Arvoisa puhemies, Euroopan kulttuurinen moninaisuus on rikkaus, jota tulee vaalia. Se luo myös erityisiä haasteita kulttuurin tekijöiden, tuotteiden ja tuotantojen liikkuvuudelle sekä kulttuurin kuluttajille. On hienoa, että Luova Eurooppa ohjelma pyrkii entisestään vahvistamaan alan toimijoiden valmiuksia ja edellytyksiä toimia rajat ylittävästi muun muassa uuden lainainstrumentin turvin. Tärkeää on myös, että ohjelma pyrkii aikaisempaa laajempaan kansainvälisyyteen avaamalla yhteistyömahdollisuudet muun muassa Euroopan itäisille ja eteläisille naapurusvaltioille. Tärkeää on myös nostaa esiin kulttuurin ja luovien alojen merkitys Euroopan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun luomisessa.

Kaiken kaikkiaan olen siis hyvin tyytyväinen tämän ohjelman lopputulokseen.